kääntää laskuun vuoteen 2015 mennessä. Jotta siihen olisi mitään mahdollisuuksia, on toimittava ripeästi myös muiden ilmastoa lämmittävien kaasujen kuin hiilidioksidin suhteen. Kollegat ovat jo todenneet, että monesti näiden kaasujen päästöjä kyetään vähentämään huomattavasti halvemmalla kuin hiilidioksidin, jopa sata kertaa halvemmalla ilmastovaikutukseen nähden.

Me tiedämme, että niiden osuus ilmastoa lämmittävistä päästöistä on kasvamassa, joten rajoituksilla on kiire. Näitä rajoituksia voidaan saada Montrealin pöytäkirjan kautta, mutta EU on maailman suurin markkina alue ja se voi toimia myös omilla päätöksillään. Se voi näyttää tietä ja poistaa näitä kaasuja käytöstä myös omilla päätöksillään. Olemme jo kuulleet esimerkkejä siitä, että moniin tarkoituksiin on jo olemassa parempia ja ilmastoystävällisempiä vaihtoehtoja, ja tutkijat ja insinöörit kehittävät niitä lisää koko ajan. Kun näytämme omalla esimerkillämme mallia, on helpompaa vakuuttaa muutkin maat samojen toimien tarpeellisuudesta ja samalla kehittää omaa teknologista johtoasemaamme.